Jos me haluamme, niin kuin toivon, että me haluamme, saavuttaa yhteiset ilmastotavoitteet taakanjaon mukaisesti tasapainossa, on myös liikennesektorilla tehtävä monenlaisia toimia päästöjen vähentämiseksi. Tänään käsittelyssä oleva lainsäädäntö on myös yksi osa tätä päästöjen vähentämistyötä. Ja niin, että me saisimme aikaan oikeudenmukaiset, käyttökelpoiset, kaikille toimivat, älykkäät ja vielä helppokäyttöiset järjestelmät, se takaisi ainakin sen mahdollisuuden, että paras hyväksyttävyys kansalaisten eli käyttäjien kesken olisi mahdollinen. Olisin ollut itse valmis korvamerkitsemään myös rahoitusta ihan juuri sen takia, että meidän olemassa oleva liikenneverkkomme, meidän perusväylänpidonverkkomme koko Euroopassa on varsin heikossa kunnossa. Siitä kertovat tietysti monenlaiset onnettomuudet erittäin ikävine seurauksineen ja ihmishenkien menetyksineen.